Arvoisa puhemies, hyvät kollegat, kiitos esittelijä Grossetêtelle ja varjoesittelijöille erittäin hyvästä työstä. Äskettäin eräs kansanterveysasiantuntija omasta maastani totesi, että suurimmat vaikutukset ihmisten terveyteen on päätöksillä, jotka eivät suoranaisesti liity terveyspolitiikkaan. Tämä meidänkin tulisi muistaa.

Se on kymmenen kertaa enemmän kuin liikennekuolemat. Aivan liian usein terveysministerit ja terveysasiantuntijat jäävät passiivisiksi, kun teemme päätöksiä saastepäästörajoista. Terveyttä puolustamaan jäävät lähinnä ympäristöjärjestöt. Sama on tilanne, kun tehdään päätöksiä liikenteestä, vaikkapa autojen melurajoista tai pyöräilyn edistämisestä. Epäterveelliseen ruokaan liittyvät sairaudet ovat isoja tappajia. Mutta tehtäessä päätöksiä elintarvikemarkkinoinnin säännöistä terveyden puolustaminen jää liian usein kuluttajajärjestöjen harteille. Terveysasiantuntijoita näkee ja kuulee paljon vähemmän. Toivoisin terveysasiantuntijoiden ja terveysalan järjestöjen, mukaan lukien ministerit ja EUn terveyspääosasto, olevan aikaisempaa aktiivisempia myös tehtäessä päätöksiä hengitysilmamme laadusta, ruoasta ja liikenteestä.